lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies euroopan poliisivirasto europol perustettiin vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi täysimääräisesti se aloitti toimintansa vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän eun perustamissopimuksessa todetaan että europolista tulee säätää euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella tämän asetuksen neuvottelut on saatu valmiiksi ja asetus tuli voimaan kolmastoista kuudetta kaksituhattakuusitoista sitä sovelletaan kuitenkin vasta ensimmäinen viidettä kaksituhattaseitsemäntoista alkaen lukuun ottamatta tiettyjä hallinnollisia säännöksiä jotka ovat voimassa jo nyt nyt keskustelussa olevassa hallituksen lakiesityksessä on kyse europol

asetusta täydentävistä kansallisista säännöksistä niissä ei esitetä mitään mikä ei olisi jo tällä hetkellä voimassa mutta koska europol asetus kumoaa olemassa olevat europolia koskevat säännökset tulee kansalliset säännökset antaa uudelleen laki tulisi voimaan myös ensimmäinen viidettä kaksituhattaseitsemäntoista laista ei aiheudu merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sen vaikutukset viranomaisten toimintaan ovat myös vähäiset hallituksen esityksessä esitetään että keskusrikospoliisi toimisi suomen kansallisena yksikkönä eli eräänlaisena yhteyspisteenä europolin suuntaan krp on tälläkin hetkellä kansallinen yksikkö toiseksi esitetään että suomen toimivaltaiset viranomaiset eli poliisi tulli ja raja voisivat olla suorassa yhteydessä europoliin kuten ne voivat olla jo tälläkin hetkellä kolmanneksi esitetään että tietosuojavaltuutettu toimisi kansallisena valvontaviranomaisena mitä se on jo tälläkin hetkellä vielä esitetään että rekisteröidyn joka haluaa käyttää oikeuttaan tarkistaa itseään koskevat tiedot europolista on suomessa tehtävä tarkistuspyyntö poliisilaitokselle aivan kuten tälläkin hetkellä lisäksi esityksellä kumotaan nyt voimassa oleva laki europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

arvoisa rouva puhemies europol on siis euroopan virasto jonka toiminta ja tavoitteet ovat kyllä erittäin ajankohtaisia tällä hetkellä europolin tavoitteenahan on rajat ylittävän vakavan rikollisuuden huumekaupan laittoman maahanmuuton kyberrikollisuuden ihmiskaupan rahanpesun ja niin edespäin estäminen ja siinä europol toimii nimenomaan sillä tavoin että se parantaa tiedustelutietoihin perustuvaa tilannekuvaa ja ja eu maiden hyvää yhteistyötä

europolin toiminta on erityisen tärkeää nimenomaan pienten jäsenmaiden kuten suomen kannalta ja käytännössä ongelmana on viime vuosina ollut sen toiminnassa se että suuret jäsenmaat eivät ole aina niin halukkaita antamaan sitä tiedustelutietoa europolille ja tämä on asia jota jota käytännössä joudutaan jatkuvasti pitämään esillä ja kehittämään nyt tietysti hyvin ajankohtainen asia on ison britannian irrottautuminen euroopan unionista iso britanniahan on lainvalvonnan viranomaistiedustelun suurvalta ja on erittäin tärkeää että britannian ja ja euroopan unionin yhteistyö tässä tiedustelutiedon jakamisessa ja keräämisessä keräämisessä voisi tuon brexitin jälkeenkin toteutua kaiken kaikkiaan tämä europol asetus on sinänsä

arvoisa rouva puhemies ilolla tervehdin tätä esitystä juuri sen takia että se syventää merkittävästi yhteistyötä koko euroalueella ja niin kuin tässä edustaja räsänen hyvin kuvasi niin

tulee semmoinen moraalinen velvoitekin tämän lain myötä että yhteistyö tiivistyy ja tietoa jaetaan tätä kautta suomi todennäköisesti pystyy vielä paremmin valvomaan omia rajojaan ja ja omaa turvallisuuttaan koska meillä on jatkuvasti ajankohtaista tietoa siitä mitä maidemme alueilla tapahtuu joten toivon että kun tätä esitystä täällä käsitellään niin vielä vahvemmin voisimme todeta ja kirjata nämä

arvoisa rouva puhemies europol tekee tärkeää työtä avustaa eu maiden lainvalvontaviranomaisia vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa tällainen rajat ylittävä rikollisuus ja toimintahan on tänä päivänä aivan erilaista kuin vielä muutamia vuosia sitten osattiin ajatellakaan sen rinnalle on tullut

sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden erottaminen toisistaan ei ollut kovinkaan paljon puheissa vielä muutamia vuosia sitten mutta tänä päivänä se on hyvin yleistä että niitä ei nähdä enää selkeästi toisistaan irrotettavina meillä suomessahan paraikaa tehdään

mitä esimerkiksi läntinen naapuri on onnistunut ajantasaisella tiedustelulainsäädännöllä tekemään he ovat onnistuneet estämään useampia terroristi iskuja niin on aivan perusteltua että me ennen muuta näissä kysymyksissä olemme aktiivisia ja ja etunojassa tätä työtähän nyt on paraikaa tehty ja toivon että se työ valmistuisi mahdollisimman pian sillä emme mekään missään lintukodossa enää elä
kuka tunnustaa että puhelin soitti kahvikutsua

edustaja ystäväni timo heinonen puhui suomessa poliisille kaivataan lisää voimavaroja ja tästä on aika laaja yhteisymmärrys mutta tiedämme samalla miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa suomessa tällä hetkellä ollaan voimavarojen ohella toinen kysymys on poliisin toimintavaltuudet enkä lainkaan ymmärrä enkä hyväksy sitä että suomalaiselle poliisille ei ole annettu kaikkia niitä toimintavaltuuksia jotka demokraattisissa oikeusvaltioissa muissa maissa on pystytty antamaan

tänä päivänä tiedämme että lukuisat alamaailman keskinäiset välienselvittelyt surmat murhat huu merikokset on onnistuttu ratkaisemaan nimenomaan sen ansiosta että tietyissä olosuhteissa poliisilla on tuomioistuimen luvalla mahdollisuus puhelun kuunteluun ja teletunnistetietoihin eli kaikki ne valtuudet suomalaisella poliisilla pitää olla jotka demokraattisissa oikeusvaltioissa voi olla

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on hyvä ja kannatettava on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen että kun europolille luodaan uusia toimintamahdollisuuksia niin on pidettävä huoli siitä että ei luoda turhaa uutta byrokra tiaa vaan poliisin saamat toimivaltuudet ovat selkeät ja valvottavissa olevat mutta toisaalta sitten myös on rahaa ja

on aivan oikea foorumi jonka välityksellä voidaan yhteistyötä tehdä vaihtaa tietoja ja nimenomaan toimia euroopan sisällä yhteisesti järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan kaikki tiedämme että yksittäinen maa pieni maa ei pysty omalla alueellaan kovin paljoa asiassa tekemään koska rikolliset käyttävät koko euroopan aluetta hyväkseen ja kansainvälisiä nykyaikaisia tiedonvälitysvälineitä internet tarjoaa valtavan hienot mahdollisuudet tätä varten tiedustelulainsäädäntö on saatava kuntoon ja pidettävä huoli siitä että kun rahaa ja resursseja annetaan niin se kaikki menee aidosti siihen tutkimustoimintaan toivon että tästä uudesta virastosta mikä se sitten onkaan ollessaan valmis aikanaan europolistahan tässä puhutaan ei nyt tulisi valtavaa uutta virastokompleksia jossa istuisi valtava määrä virkamiehiä ilman että he ovat varsinaisesti aktiivisessa poliisitehtävässä tutkimassa asioita hyvä hyvä esitys tämä on sitä lämpimästi kannatan

puhemies todellakin tämä hallituksen esitys on kannatettava eun lainvalvonnan yhteistyöstä europolillahan on hyvin keskeinen asema euroopan turvallisuusjärjestelmässä se on lainvalvontaoperaatioiden toteutuksen tukija se on lainvalvontaviranomaisten tietojenvaihdon tärkeä tekijä rikosasioissa se on myös asiantuntijakeskus ja siellä työskentelee rikosanalyysien huippuosaajia tässä mielessä yhteistyö suomellekin on tärkeää kun tiedämme rajat kotimaisen poliisin osalta taloudellisesti tässä auttaa me emme todellakaan enää elä lintukodossa edes täällä suomessa jos ajattelemme myös terrorismin uhkaa näin ollen meidän täytyy olla samalla viivalla ja yhteistyössä europolin kanssa mitä tulee rikosten tutkimiseen muistan hyvin tuon teletunnistekeskustelun se oli liikenne ja viestintävaliokunnassa ja itse edustin siinä varsin pragmaattista linjaa ei niin että mitään urkintayhteiskuntaa tehdään mutta niin että poliisilla on riittävät valtuudet tunnistaa minne puhelut ovat suuntautuneet sen verran vielä lopuksi tuosta brexitistä että siellä on veroparatiisia isle of mania ja jerseytä ja jos britannia tosiaan nyt lähtee niin kuin lähtee pois eusta niin sinne varmasti lentää pikkukoneella tiettävästi rahasalkut täynnä niin että tässäkin mielessä europolia varmasti tarvitaan tarvitaan harmaa talous on aika suuri suuri näillä saarilla

arvoisa rouva puhemies on todellakin niin että suomi on pahasti jäljessä näissä tiedusteluasioissa ja tarvitsemme kiireellisellä aikataululla sekä siviilitiedustelulain että että sotilastiedustelulain parhaillaan näitä lakeja valmistellaan ja myöskin parlamentaarinen työryhmä on valmistelussa mukana ja pyrkimyksenä on että saataisiin valmista tämän kevään aikana jotta sitten syksyn aikana voitaisiin lakeja käsitellä ja saada lait voimaan ensi vuoden alussa tämä on semmoinen tavoiteaikataulu mehän olemme olleet todella hyvin pahasti jäljessä tässä kehityksessä ja on aika turhauttavaa että esimeriksi ulkoministeriön vakoilutapauksessa saimme ulkovallalta tiedot siitä että tällaista oli suomessa tapahtunut jo monia monia aikoja eli tämä asia on saatava pikaisesti kuntoon

lainvalvontayhteistyö on ajassamme äärimmäisen tärkeää järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin ja muiden vakavan rikollisuuden muotojen ehkäisyssä ja torjunnassa suurin uudistushan operatiiviselta kannalta on tietojenkäsittelysääntöjen muuttuminen siten että järjestelmäkohtaisista säännöistä siirrytään käyttötarkoitussidonnaisiin sääntöihin hallituksen esitys laiksi euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta on kannatettava edustaja raatikaisen tavoin voin sanoa että suomen poliisi kiittää tästä

arvoisa rouva puhemies kiitän siitä että ministeri risikko oli itse tämän esityksen esittelemässä ja hyvin ja perusteellisesti sen esittelitte mutta olisin kiinnostunut kuulemaan minkälainen näkemys teillä on kun käytte näissä ministerineuvoston kokouksissa ja varmasti olette olette siellä myös brittikollegan kanssa keskustellut siitä millä tavalla tämä tiedusteluyhteistyö ja yhteistyö europolin puitteissa tulee brexitin jälkeen ja ja sen yhteydessä jatkumaan

arvoisa rouva puhemies olisin ministeri risikolta kysynyt mitä mahdollisia lisäkuluja tästä on syntymässä tarvitaanko lisää resursseja ja onko tähän sitten varauduttu

rouva puhemies kiitoksia näistä kommenteista täällähän tuli hyvin laaja alaisesti myös tästä meidän turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista ja myöskin kiinnitettiin huomiota meidän tulevaisuuden haasteisiin kun mietimme meidän tulevaisuutta niin emmehän me enää pysty erottamaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta me olemme aivan erilaisessa tilanteessa kuin mitä jopa kaksi vuotta sitten jopa vuosi sitten ja täällä te jotka käytitte puheenvuoron osoititte ymmärtävänne tämän tilanteen hiljattain viime viikolla tuli selvitys myös siitä että vaaditaan tällainen yhteinen tilannekuva ei ainoastaan turvallisuusviranomaisilta vaan päättäjiltä ja se onkin nyt tarkoitus että tulevassa hallituksen puoliväliriihessä otetaan tätä turvallisuutta ja siihen liittyvää tilannekuvaa vielä tarkemmin yhteinen tilannekuva ei riitä vaan tarvitaan myös toimintavaltuudet toitte täällä esille erinomaisen hyvin tämän tiedustelulainsäädännön ja vielä jälleen kerran täältä edestä vetoan teihin arvoisat kollegat arvoisat kansanedustajat olette paljon vartijoina siinä että me saamme tämän tiedustelulainsäädännön eteenpäin se on aivan ehdotonta tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa kaiken kaikkiaan meillä on hyvin paljon tehtäviä niitä tulee näistä meidän uhkista poliiseille tulee jatkuvasti uusia tehtäviä edellytetään mutta meidän pitää huolehtia että ne toimintavaltuudet ovat sitten myöskin tehtävien mukaisia myös suorituskykyyn ja muihin resursseihin meidän pitää satsata ja olen todella tyytyväinen siihen että me saimme täydentävässä budjettiesityksessä niille kahdellesadalle poliisihenkilölle nyt lisätoimiaikaa määräaikaiset kaksisataa henkilöä jotka olivat vaarassa jäädä työttömäksi pystyttiin palkkaamaan ja se on hyvin paljon kiitosta kiitosta sitten tuonut mutta totta kai ei riitä vielä sekään vaan meidän pitää jatkuvasti kehittää ammattitaitoa meidän pitää huolehtia että tiedonkulku on hyvä niin turvallisuusviranomaisten kuin muittenkin viranomaisten välillä ja sitten meidän pitää muistaa tietenkin se että

kyllä yksi ylpeydenaihe että saatiin suomalainen osaava osaava poliisihenkilö sinne mukaan edustaja räsänen kysyi tästä tiedusteluyhteistyöstä kaiken kaikkiaan uskon että huolimatta brexitistä me pystymme huolehtimaan siitä ja se on nyt yksi europolinkin tehtävä että se huolehtii joka tapauksessa tästä tiedusteluyhteistyöstä huolimatta siitä että brexit tapahtuu kiitoksia näistä kommenteistanne ja ja työ jatkuu

arvoisa rouva puhemies ministeri risikko piti hyvän hyvän esittelypuheen ja täydensi sitä sen verran vielä kysyn kun tässä tuli puhetta tästä rajat ylittävästä rajat ylittävästä yhteistyöstä nyt tässä länsirajan toisella puolella ruotsissa on aika paljon kuulunut ikäviä uutisia autoja on räjäytetty murhat ovat lisääntyneet rikosten selvitykset ovat heikentyneet ja nyt ihan viime viikolla taisi olla tilanne jossa jengi kävi suoraan poliisipartion kimppuun väkivaltaisesti onko ruotsin puolelta jotain opittavissa miten yhteistyö toimii sinne päin ja onko jotain sellaisia signaaleja joista meidän pitäisi olla erityisen huolissaan kun vertaamme ruotsin ja suomen tilannetta

arvoisa rouva puhemies oma puheenvuoroni on samankaltainen kuin edustaja kiurun puheenvuoro on tärkeää että me kehitämme kansainvälistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa mutta meidän täytyy myös arvioida omaa sisäistä turvallisuutta siitä näkökulmasta näkökulmasta onko meidän omat poliisiresurssit kohdennettu oikein kun kuuntelee eri asiantuntijoita ja katselen isoissa kaupungeissa huumeongelman vakavaa leviämistä ja koko ajan lisääntyviä ongelmia ja juuri tämä edustaja kiurun nostama esimerkki ruotsista niin arvio on se että huumetyöhön nuorisotyöhön tarvittaisiin sataviisikymmentä viiva kaksisataa poliisia lisää on aktiivisesti puututtava sen takia koska meidän sisäinen turvallisuus on myös sen takia muuttunut oleellisesti että meille väistämättä on tullut sellaisia ihmisiä maahan joiden toimintatavoista me emme täysin varmoja voi olla tämä on iso vakava ongelma ja ja tämä on kytkennässä myös nuorten ylivelkaantumisiin ja muihin epämielittäviin asioihin

ja olafin pääsystä europolin sälyttämiin tietoihin kysyisin ministeriltä onko ollut ajatuksissa tarkentaa nyt suomen tietoturvalainsäädäntöä tältä osin että voimme varmistua siitä että nyt kun tämä tietojensaanti hyvin merkittävästi lisääntyy ja kasvaa ei synny tietoturvariskiä

viitaten tuohon mitä edustaja eestilä toi esille haluan sanoa että samaa mieltä olen siitä että tämä on kyllä todellakin huolestuttava tilanne että huumausainerikollisuus sitten kun otetaan siihen mukaan myös se että meille yhä enemmän jää maahan näitä paperittomiakin joilla ei ole mahdollisuutta laillisiin laillisiin töihinkään niin se on kyllä sitten taas semmoinen semmoinen ala mistä niitä töitä sitten kyllä valitettavasti löytyy on jo tiedossa ja näkyvissä uudellamaalla että näissä huumeliigoissa on nimenomaan tiettyjä ulkomaisia kansalaisuuksia tai taustakansalaisuus on ulkomailla

täällä kysyttiin myös taloudellisista vaikutuksista ja tällä ei varsinaisesti taloudellisia vaikutuksia niinkään ole täällä nostettiin erittäin tärkeitä teemoja mihin pitää keskittyä huumetyö talousrikollisuus josta me olemme myöskin linjanneet että se on painopisteenä tämä nuorten parissa tehtävä työ liittyen myöskin huumeisiin ja syrjäytymiseen meillä on tämä ankkuri malli jossa moniammatillisena tiiminä autetaan nuoria rikoksen tehneitä kaidalle polulle myöskin nettipoliisityö jota on pystytty nyt vahvistamaan on erinomaisen hyvä asia terrorisminvastainen työ johon täällä viitattiin ihan edustajien kysymyksissä on meillä sellainen asia johonka me nyt muun muassa tarvitsemme sitä tiedustelulainsäädäntöä kaikki ne tiedot mitä meillä on terrorismista mehän emme ole nyt tällä hetkellä missään nimessä mikään ykköskohdemaa hyvä niin mutta se voi yhdellä kerralla muuttua ja siitä syystä meidän pitää olla etukenossa ja varautuneita tähän asiaan

on tärkeää että keskustellaan täällä eduskunnassakin aina silloin tällöin tästä tilannekuvasta siitä missä mennään ja ja toivonkin että näitä tällaisia keskustelutilaisuuksia meillä on jatkossakin kiitos näistä kommenteista edelleen meillä on luottamus poliisiin meillä on luottamus meidän meidän turvallisuustyöntekijöihin ja turvallisuuspuolen työntekijöihin mutta me tarvitsemme tämän turvallisuuden luomiseksi myöskin sitä kansainvälistä yhteistyötä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemies on helppo valiokunnan tavoin kannattaa tätä hallituksen esitystä elintarvikelain muuttamisesta suomessa ylipäänsä suojeluaineiden määrä ei ole ongelma ja olemme näissä asioissa muita unionimaita tarkempia tuotantomme suhteen vaikka joudummekin kilpailemaan muiden maiden tuotteiden kanssa samoilla markkinoilla voidaan pitää positiivisena lainsäädännön kehityksenä että unionin lainsäädännöstä ja asetuksista katsotaan se mitä voidaan tehdä kansallisesti ja tehtäisiin tulkinnat aina ensisijaisesti suomalaisten etu edellä esityksessä on lyhyesti sanottuna kyse siitä että muuttamalla lakia voimme unionin asetuksen puitteissa kasvattaa kansallista proteiiniomavaraisuuttamme ja parantaa kansallista huoltovarmuuttamme tämä on hyvää ja hallitusohjelman mukaista lainsäädäntöä

puhemies tässä on kyse kasvinsuojeluaineista ja ja niiden sääntelystä eussa ja maa ja metsätalousvaliokunta toteaa että maailmanlaajuisestikin katsoen kasvinsuojeluaineiden käyttö meillä suomessa on vähäistä tietysti osittain tärkeässä roolissa on on kylmät talvet ja pakkasjaksot jotka helpottavat sitä mutta toisaalta sitten meidän tietyt luonnonolosuhteet vaativat joidenkin kemiallisten yhdisteiden käyttöä pidän erittäin tärkeänä sitä että me suomessa määrätietoisesti juuri tämän takia etenemme näissä ruuan alkuperämerkinnöissä sillä suomalainen ruoka on hyvänmakuista lähellä tuotettua sen kautta vähäpäästöistä mutta myös vähän näitä erilaisia aineita sisältävää kasvinsuojeluaineita ja muita ja silloin on hyvä että ihmiset tietävät mitä he kaupasta ostavat ja juuri tässä hetki sitten törmäsin pakettiin jossa luki että ei lisättyjä lisäaineita ja jäin itse miettimään mitä se tarkoittaa että ei ole lisättyjä lisäaineita sain kyseiseltä yritykseltä kyllä selvityksen mitä sillä tarkoitetaan mutta tämäntyyppisiä paketteja meillä suomessa on ja ja kyllä siinä aika sekaisin tällä hetkellä suomalainen kuluttaja on meidän pitäisi entistä määrätietoisemmin mennä siihen suuntaan että kaiken ruuan alkuperän merkinnät olisivat paketeissa yksiselitteisesti silloin meistä jokainen voisi tehdä niitä valintoja itse tässä lähiaikoinahan meillä käsittelyyn tulee valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta ruoka kaksituhattakolmekymmentä asiakirja pidän myönteisenä sitä että täällä nostetaan vahvasti tämä meidän oma ruuantuotanto esille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies hyvät ystävät

suositusten kanssa tämä ehdotus auttaisi myös tavoitteessa arvioida julkisen sektorin vastuita ja niihin liittyviä riskejä kokonaisuutena ja suhteessa muuhun talouteen tämä yksi asia on verotuksen kehittäminen kokonaisuutena verotusta selkeyttävään suuntaan tarkastusvirasto suosittaa että vaalikauden jälkipuoliskolla arvioitaisiin veropolitiikan tulevaisuutta ja tulevaisuuden verojärjestelmää kokonaisuutena tavoitteena tulee olla hallitusohjelmaankin kirjattu tavoite laajoista veropohjista ja verrattain matalista verokannoista näin voitaisiin vähentää erilaisten verotukien ja verovähennysten määrää yksinkertaistaa ja selkeyttää verojärjestelmää rakentavaa eikö edustaja heinonen kun maailma muuttuu on pakko arvioida myös verotuksen toimivuutta osana muuttunutta maailmaa viime aikoina olemme saaneet sekä hyviä että huonoja esimerkkejä verotuksen osalta vene ja moottoripyöräverot ovat hyvä esimerkki huonosta verotuksen muodosta nopeasti valmistellut ja epäoikeudenmukaisesti kohdistuvat täsmäverot eivät ole järkeviä etenkin kun kokonaistaloudelliset vaikutukset saattavat jäädä jopa negatiivisiksi sen sijaan tuore yritysverotusta koskeva raportti oli erittäin tervetullut selvitys etenkin osinkoverotuksen osalta valitettavasti hallitus tyrmäsi selvityksen suositukset lähes lukematta syyt olivat poliittisia eivät niinkään rationaalisia hyvästä veropolitiikasta puhumattakaan koska verotusta on vaikea poliittisista syistä kehittää yhdenkään vaalikauden aikana kaikkien tahtomaan suuntaan siihen yhteiseen horisonttiin tarvitaan yli vaalikauden menevä poliittinen ratkaisu

parlamentaarinen työryhmä siinä voisi olla parlamentaarinen edustus ja suomen johtavat veroasiantuntijat kaikki yhdessä paketissa työryhmä voisi valmistella verotuksen uuden tiekartan kaksituhattakaksikymmentä luvun jälkeiseen suomeen ja vastaamaan tämän muuttuneen maailman tarpeita tällöin voitaisiin saada se vaalikauden ylittävä poliittinen yhteisymmärrys ja tällä taas mahdollistetaan se että tälle selvitystyölle ei tapahtuisi kuten hetemäen työryhmälle aikoinaan hetemäen verotyöryhmän ehdotukset olivat perusteltuja järkeviä ja hyviä mutta koska raportti tuli juuri ennen vaaleja poliittisista syistä jälleen kerran se tyrmättiin kun nämä poliittiset syyt eivät koskaan muutu ja yhden vaalikauden aikana ei pysty tekemään mitään oikein kunnolla järkevää ja kehittävää tarvitaan tämmöinen vaalikausien yli menevä verotuksen tiekartta toivon että kehysriihenkin yhteydessä hallituspuolueet voisivat puntaroida tämäntyyppistä vaihtoehtoa ja jos jonkun toiveen voin vielä niitten laajojen veropohjien ja matalien verokantojen lisäksi sanoa niin kyllä verotuksen painopiste pitäisi pystyä siirtämään työn tekemisestä ja yrittämisestä enemmän kulutukseen ja haittoihin kiitoksia

arvoisa rouva puhemies edustaja aallon puhe oli rakentava kiitos siitä verotus on kyllä tietysti yleensäkin poliittisia valintoja ja ja painopisteitä mihin suuntaan sitä viedään ja ja kun hän viittasi tähän moottoripyöräveroon ja myös veneveroon jotka ovat pisteveroja ja ennen muuta sitä mitä vihreät ovat tukeneet eli kulutuksen suuntaan vietävää verotusta työn verotuksen suunnasta niin niin haluan nyt todeta sen että

mp veron ja ja veneveron tuotto odotukset ovat jo pudonneet merkittävästi niin sille pienelle tavoitteelle mitä siellä jäljellä on etsitään korvaavia toimia sitten hetken päästä edessä olevassa puoliväliriihessä
arvoisa rouva puhemies veroja tarvitaan mutta ehkä yleisesti voi kuitenkin sanoa että verot ovat jonkunlaista hiekkaa talouden rattaisiin tietysti eri veroilla on eri tavoin kielteinen vaikutus talouteen sen vuoksi olin hyvin tyytyväinen kun edustaja aalto esitti että verotuksen painopistettä tulee edelleen siirtää työnteon ja yrittäjyyden verottamisesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen tämä on mielestäni aivan oikea suunta ja tähän suuntaan on liikuttava luulen että taloustiede on aika yksituumainen siitä että nimenomaan työnteon verottaminen ja yrittäjyyden verottaminen vaikuttavat hyvin haitallisesti talouskehitykseen
arvoisa rouva puhemies kiitän hallituspuolueen edustajia rakentavista vastapuheenvuoroista ja toivon että tässä salissa voisi voisi muinakin päivänä kuin ystävänpäivänä löytyä tämmöistä yhteisymmärrystä että voitaisiin viedä verotusta kokonaisuutena järkevämpään suuntaan se täyttää sen fiskaalisen tavoitteen mutta myös sen tietyn neutraliteettiperiaatteen ja se olisi hirveän tärkeätä että meidän verojärjestelmä ei olisi täynnä vain poikkeuksen poikkeuksia vähennyksen vähennyksiä jotka tekevät siitä hyvin monimutkaisen ja vaikeasti hallittavan kokonaisuuden

puhemies verotus on tietenkin iso kokonaisuus mutta tästä hallituksen hyvin ontuvasta veropolitiikasta on esimerkkinä nimenomaan tämä kaavailtu moottoripyörävero ja myöskin venevero jotka ovat olleet tämmöisiä kateuslähtöisiä veroja ja siinä mielessä äärimmäisen huonosti soveltuvat verotuksen kokonaisuuteen sen sijaan jos ajatellaan niitä

joita kd on täällä vaihtoehtobudjetissaan tuonut esille muun muassa sokeriveron jolla oltaisiin voitu ehkäistä terveyshaittoja ja samalla valtion kassaan olisi saatu ei suinkaan jotakin mitätöntä pariakymmentä miljoonaa kuten jossakin moottoripyöräverossa jossa joudutaan miettimään meneekö enemmän kuluja kuin tuottoja vaan oltaisiin saatu kolmesataa miljoonaa valtion budjettiin niin tätä hallituksella ei kuitenkaan ollut halua toteuttaa tuntuukin että on käsittämätöntä että tällaisia veroja jotka oikeasti olisivat tuottavia jotka olisivat ennalta ehkäiseviä terveyshaittoja ennalta ehkäiseviä ei ole halua selvityttää mutta sen sijaan tämmöisiä pisteveroja jotka eivät tuota mitään

rouva puhemies ilahduin kun kuuntelin kollegani heinosen puheenvuoroa tästä vene ja ja moottoripyöräverosta mutta haluaisin nyt sitten saada selvyyttä siitä että missä mennään olen viikonlopun aikana lukenut useammista medioista että sekä keskustan keskustan ryhmäpuheenjohto kuin myös eräät kokoomuslaiset ovat olleet sitä mieltä että nämä molemmat verot siis sekä venevero että moottoripyörävero voitaisiin upottaa meren syvyyteen mutta mikä on sitten perussuomalaisten kanta tässä asiassa olen ymmärtänyt että he olisivat valmiit luopumaan moottoripyöräverosta mutta tämä venevero on itse asiassa vielä järjettömämpi jos katsotaan nämä laskelmat että mitä mitä se aikaansaisi jos

venevero käyttöön suomessahan ei ole kuitenkaan ökyveneitä kuin parisensataa ja nekin siirtyvät ulkomaille jos vero tulee eli verotettavat ovat pieniä ja arvoltaan halvempia veneitä tämä olisi täysin epäoikeudenmukainen ratkaisu

rouva puhemies kristillisdemokraattien puheenjohtaja edustaja essayah arvosteli nykyhallituksen veropolitiikkaa kuitenkin asiantuntijat ihan tuoreessa arviossa kun ekonomisteilta kysyttiin kenen ansiota tämä on että talous on nyt

mp verot ja veneverot ovat huonoa veropolitiikkaa ja itse olen niitä lähtökohtaisesti ollut jo hallitusneuvotteluajasta lähtien vastustamassa ja kokoomus on ollut valmis luopumaan niistä kummastakin ja itse ainakin uskon siihen että jos

arvoisa rouva puhemies tuskin on vielä muste kuivunut näistä lakiesityksistä jotka edustaja heinonen tuossa luetteli joten ehkä voi sanoa että tuskin ne ovat vielä suuresti vaikuttaneet talouden käänteeseen mutta sen myönnän että aina kun tehdään hyviä esityksiä vaikkapa esimerkiksi tämä yrittäjille tarkoitettu viiden prosentin huojennus niin minun mielestäni kysymys on juuri siitä että luodaan näköaloja tämä on tämä on juuri oikeantyyppistä ja kd on tätä kannattanut niin edellisellä kaudella kuin tällä kaudella ja olemme iloisia että se on toteutettu tällä kaudella ja siinä mielessä yrittäjävähennyksen takana olemme täällä olleet yhdessä rintamassa mutta olen myöskin iloinen siitä rehellisyydestä että myönnetään että nämä mp ja venevero ovat olleet olleet kyllä todellakin huonoja esityksiä ja ja onneksi niitä toivon mukaan ei nyt enää viedä sitten yhtään tästä eteenpäin

puhemies näistä moottoripyörä ja veneveroista kun nyt oli puhe ja puolueeni perussuomalaisetkin mainittiin niin totean nyt tässä kohtaa sen että näistähän ei ole olemassa hallituksen esitystä vaan niistä on olemassa lausuntokierrokselle mennyt luonnos joka on palaamassa lausuntokierrokselta ja johon otetaan kantaa sen jälkeen poliittinen tahto on ilmaistu kaikkien hallituspuolueiden taholta ainakin moottoripyöräveron perumisesta jää nähtäväksi kuinka asia etenee hallitus käsittelee tätä asiaa ja ihmettelenkin yksittäisiä hallituspuolueiden edustajien ulostuloja tähän asiaan liittyen muita hallituskumppaneita kohtaan mitä sillä saavutetaan että tällaista eripuraa kylvetään julkisuudessa

arvoisa puhemies edustaja heinonen tosiaan nosti esille tämän verotuksen kokonaisuuden tahdon jälleen kerran hieman hieman oikaista tätä poliittista puheenvuoroa joka on on sinänsä arvostettava mutta kun verrataan vaikkapa talouspolitiikan arviointineuvostoa niin keskeinen kritiikki lähtee siitä että menosopeutusta ei pitäisi tehdä vain ja ainoastaan menoleikkausten kautta pitäisi pystyä arvioimaan myös verotusta osana tätä menosopeutusta eikä kahlita finanssipolitiikan keinoja ja hallituksen liikkumatilaa talouspolitiikan liikkumatilaa talouspolitiikan arviointineuvosto on tuonut tämän asian esiin samaan aikaan tarkastusvirastokin on tuonut esiin sen että tälläkin vaalikaudella suorat yritystuet ja ennen kaikkea verotuet jotka tosiaan eivät eivät näy lisääntyvinä menoina mutta näkyvät vähentyneinä tuloina ovat lisääntyneet ja nämä poikkeukset ovat lisääntyneet ja se taas ei ole järkevää veropolitiikan kokonaisuutta sitten tosiaan tämä noin miljardin euron yritysveropaketti kokonaisuudessaan on lisännyt alijäämää aika paljon ja sekin pitää jotenkin paikata sekin taas on tämän tarkastusviraston

raportin sivulla neljäkymmentäyhdeksän on kappale nimeltään lisääntyneiden pakolaiskustannusten vaikutus julkiseen talouteen tämän kappaleen arviot turvapaikkakriisin tai ehkä suomen kannalta turvapaikkaturismin kriisin osalta eivät ole ehkä tarkoituksellisesti harhaanjohtavia mutta ei niistä kuitenkaan kokonaiskuvaa ilmiön kustannuksista mielestäni saa valtiovarainministeriön arviot siitä että pakolaiskriisin kustannukset olisivat vuonna kaksituhattakuusitoista vain nolla pilkku kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat mielestäni hyvin kaunisteltuja itse toivoisin kustannuksista ja pakolaiskriisistä yhdessä yhdessä puhuttaessa keskustelun kääntyvän euroihin jotka on helpompi ymmärtää me tiedämme tässä salissa että tulijoiden ylläpito oikeusturva hakemukset valitukset terveydenhoito koulutus kotoutus ja rikollisuuskin aiheuttavat kerrannaisvaikutuksina kustannukset jotka ovat nettomääräisesti helposti yli miljardi euroa vuonna kaksituhattakuusitoista ja tuo miljardi euroa tai enemmän on tässä taloustilanteessa kokonaisuudessaan nettovelanottoa en pidä siitä että ilmiön kokonaiskustannuksia piilotetaan pois näkyvistä eri momenteille siksi onkin tärkeää kiirehtiä hallitusohjelman mukaista selvitystä maahanmuuton kokonaiskustannuksista
arvoisa puhemies viime aikoina olemme saaneet lukea ja kuulla kolmesta arviosta jotka ovat valitettavasti samansuuntaisia eli hallitus jää jälkeen tavoitteistaan nyt käsittelyssä käsittelyssä olevan valtiontalouden tarkastusviraston vtvn erilliskertomuksen lisäksi on ilmestynyt myös economic report kaksituhattakuusitoista ja valtiovarainministeriön hallituskauden puoliväliarvio vtvn mukaan valtiontalouden alijäämä ja siten koko julkisyhteisöjen alijäämä jäävät ilman lisäsopeutumistoimia merkittävästi tavoitteistaan paikallishallinnon jatkuva alijäämäisyys on myös johtanut velkataakan velkataakan nopeaan kasvuun viimeisten viidentoista vuoden aikana paikallishallinnon velka on noussut alle neljästä miljardista eurosta lähes kahdeksaantoista miljardiin euroon

tietysti kiva kuulla tässä vaiheessa millaisiin lisäsopeutustoimenpiteisiin hallitus aikoo aikoo lähteä edellä olevan perusteella haluaisin nostaa esiin kdn vaihtoehtobudjetin esitykset budjetin tasapainottamiseksi eli niin kuin puheenjohtajamme essayahkin sanoi sokeriveron ja ja alkoholiveron noston kdn vaihtoehtobudjetissa esitetään myös ammatilliseen koulutukseen kohdistettujen säästöjen perumista nimittäin osaamisen vahvistamiseen ja talouskasvuun panostettaisiin myös muun muassa lisäyksellä tutkimus kehitys ja innovaatiotukiin sekä vientimarkkinointiin

arvoisa rouva puhemies edustaja östman sanoi että olisi kiva kuulla millaisiin lisäsopeutustoimiin hallitus aikoo lähteä no en tiedä muita kansanedustajia kuin edustaja östmanin joiden mielestä on kiva kuulla erilaisista lisäsäästöistä mutta hallitus ei kuitenkaan tässä tilanteessa ole pyrkimässä lisäsopeutustoimiin vaan hallitus pyrkii puoliväliriihessä sellaisiin työllisyyttä ja talouskasvua tukeviin uusiin toimenpiteisiin joiden tavoitteena on se että lisäsopeutustoimia ei tarvittaisi tai ei tarvittaisi ainakaan siinä määrin kuin tarvittaisiin jos työllisyyttä ei pystytä parantamaan tämä on siis hallituksen linja pyrimme työllisyysasteen reippaaseen nostamiseen se auttaa myös valtiontalouden tasapainottamisessa pyrimme siis säästöjen välttämiseen emme niitten tekemiseen

rouva puhemies olisi kiva kuulla joo siksi että zyskowiczin puoluetoveri paasikivikin sanoi aikoinaan että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku ja kun me kaikki tiedämme ja seuraamme miten suomen valtionvelka kehittyy niin kd on ainakin huolissaan siitä jos tämä vain saa jatkua kyllähän tiedossa on että tilanne ei voi jatkua kovin pitkään näin että jos hallitus jää tavoitteistaan pahasti jälkeen niin joudutaan lisäsopeutustoimiin olisi siinä mielessä kiva kuulla nämä asiat ennen tulevia kuntavaaleja ettei sitten käy niin että heti vaalien jälkeen äänestäjät kokevat taas

todeta että kyllä myös kokoomus ja koko hallitus on huolissaan siitä että hallitusohjelman kunnianhimoiset tavoitteet siitä että julkinen velka suhteessa bkthen taittuisi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eivät ole näillä näkymin toteutumassa tämän vuoksi hallitus on sopinut että entistä väkevämmin ja myös niin sanotusti boksin ulkopuolelta katsoen pyritään tekemään ratkaisuja jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä millä sitten on luonnollisesti myös positiivinen vaikutus julkiseen talouteen eli tämä tällä hetkellä on se raide millä hallitus etenee pyritään ratkaisuihin jotka tukevat työllisyyttä tukevat kasvua joilla pyritään sitten välttämään nämä uudet säästöt

edellytetään myöskin toimenpiteitä koska hallituksen tavoitteesta jonka mukaan lisävelkaa ei oteta vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi jälkeen ollaan vielä tosi kaukana ja työllisyysaste on jäämässä kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua seitsemääkymmentäkahta prosenttia alhaisemmaksi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista

arvoisa rouva puhemies todellakin näitä keskeisiä tavoitteita joista nyt ollaan lipsumassa hallitus yrittää saada työllisyysastetta nostamalla ja toisaalta sitten näillä rakenteellisilla uudistuksilla ja sinällänsä kyllä kd ehdottomasti näitä tavoitteita haluaa olla tukemassa mutta näissä molemmissa on kyllä sudenkuoppia elikkä jos ajatellaan nyt tuota työttömyyttä johon puuttuminen on ihan keskeinen tavoite jotta pystyttäisiin tilannetta parantamaan niin nämä suorat menot työttömyyskorvaukset työttömien kotitalouksille maksetut asumistuet ja osa näistä toimeentulotukimenoista ovat noin kuusi miljardia euroa ja suurin piirtein sitä vauhtia tässä on vuosittain velkaannuttu elikkä aika hurja tilanne jos ajatellaan että siellä toisella puolella menee työttömyyden hoitomenoihin niin sanotusti syömävelaksi sitten kaikki se mitä otetaan ulkopuolelta ja erityisesti just pääkaupunkiseudulla nämä korkeat asumiskustannukset ja korkeat asumisen tuet vähentävät toisaalta myöskin sitten niitä työllistymisen kannustimia eli tässä tarvittaisiin kyllä sitten se tuleva sosiaaliturvauudistus jossa tämä kdn kannustava perusturva on minun mielestäni hyvä malli jota kannattaisi kyllä pohtia no muutoin sitten tämä pitkäaikaistyöttömyyden ongelma näkyy siinä että kun se on muuttunut rakenteelliseksi niin siinä ei oikeastaan sitten välttämättä enää aina se suhdannetilannekaan auta elikkä vaikka suhdannetilanne parantuu niin siitä huolimatta tämä niin sanottu sitkeä pitkäaikaistyöttömyys vaan tahtoo pysyä

vuotiaitten miesten työllisyysaste on noin kuusikymmentä prosenttia kun ruotsissa se on seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia joten näitä varhaisia työelämästä poistumisen reittejä on kyllä tukittu mutta pitäisikö myöskin miettiä positiivisesti millä tavalla tuon ikäisiä ihmisiä saataisiin vielä takaisin sinne työn syrjään kiinni ja silloin tarvitaan myös sitä aktiivista työllisyyspolitiikkaa nuorten työllistymistä toki sitten voidaan parantaa

pystytään tätä työttömyyttä taklaamaan

arvoisa rouva puhemies tarkastusviraston kertomus on hyvin mielenkiintoista luettavaa se on selkeä ja avaa mahdollisuuden myös kansalaisille saada tervehenkistä näkemystä valtion taloudellisesta tilasta ja ennen kaikkea ennen kaikkea talouden suunnasta tehtyjen päätösten pohjalta hallituksen tavoite julkisen talouden vahvistaminen kymmenellä miljardilla eurolla ulottuu yli kuluvan vaalikauden tämä edellyttää sitoutumista pitkäjänteiseen talouspolitiikkaan on selvää etteivät nykyiset neljän miljardin leikkaukset julkisesta ole riittäviä vaan on edelleen tehostettava toimintoja ja haettava säästöjä niin kuin mielestäni valtiovarainministeri orpo on yrittänyt rivien välistä vihjailla että enemmän pitäisi tehdä ja koska hallitus ei ole päässyt säästöjen jatkamisesta yksimielisyyteen niin kestävyysvaje on nousemassa seitsemään miljardiin tarkastusvirasto muistuttaa että julkisen sektorin vastuita ja niihin liittyviä riskejä tulisi seurata kokonaisuutena ja suhteessa muuhun talouteen hallituksen onkin otettava kunnon loppukiri jotta työllisyystavoite saavutetaan jotta hallituksen tavoitteet toteutuisivat on hallituksen jatkettava julkisen sektorin menojen karsimisen mahdollistamista toinen erittäin mielenkiintoinen ja ehdottomasti keskustelun arvoinen on verotuksen kokonaisuudistus jonka tarve tässä nousee esille siinä tulisi veroja käsitellä niiden aiheuttamien negatiivisten vaikutuksien kannalta tätä keskustelua suomessa ei käydä juuri ollenkaan suomi on korkean veron maksaja tämä maksuhalu on meillä korkea verrattuna muihin euromaihin meillä on totuttu maksamaan veroja koska olemme saaneet veroille vastinetta palveluina nyt olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa jossa kansa kokee ettei verojen jälkeisillä tuloilla enää pärjää ja samaan aikaan monen kunnan palvelutaso heikkenee ja kunnallisvero nousee me tarvitsisimme laajaa veropohjan uudistusta ja keskustelua tästä toivon että jäljellä olevat edustajat täällä myös kiinnittävät tähän huomiota

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen arvokasta että tarkastusraporttia ja väliraporttia tulee niin kuin tässä tapauksessa valtiontalouden tarkastusviraston raportti on erittäin hyvä asiakirja on rohkeutta on viisautta katsoa mitä on tehty tähän asti ja mitkä ovat näkymät tulevaisuuteen

pari päivää sitten tuli euroopan unionista tieto että suomi on eu maista toiseksi viimeisenä kasvussa yksi pilkku kaksi prosenttia on ennustettu talouskasvun olevan tällä hetkellä maassamme ja se on on aivan liian vähän kasvu on saatava tuonne lähemmäksi kolmea prosenttia jolloin työttömyys aidosti lähtee laskemaan se on se todellinen julkisen talouden säästökeino ainoa toimiva keino joka auttaa ei vain valtiontaloutta julkista taloutta vaan se auttaa niitä ihmisiä tällä hetkellä ovat työttöminä se on heidän elämänsä kannalta todella iso juttu ja myös heidän tulevan eläketurvansa kannalta todella iso juttu en jaksa ymmärtää tämän salin puheenvuoroja niitä joiden mukaan verotusta kiristämällä jotakin hyvää saataisiin aikaiseksi se tie nähdäkseni on kuljettu ajat sitten loppuun verotusta kiristämällä tätä ongelmaa ei ratkaista paremminkin verotusta järkevästi keventämällä yrittäjyyttä tukemalla ja nimenomaan niin että saamme kilpailukyvyn pikkuhiljaa palautettua takaisin tämä raportti kiinnittää aivan oikein huomiota siihen että veropolitiikalla ja yleensä valtion hallituksen politiikalla pitää olla näköalaa tulevaisuuteen se ei voi olla mitään halpaheikkihommaa jossa tehdään yksi päätös per päivä ja sitten katsotaan huomenna peukalo pystyssä onnistuttiinko vai epäonnistuttiinko kyllä pitää olla näköala pitkälle tulevaisuuteen uskaltaa uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä hallitus on tehnyt niitä mutta silti tarvitaan näitä samaa linjaa on jatkettava kahdeksan vuotta rämmittiin laman suossa ja jokainen järkevä ihminen ymmärtää että tämmöisestä tilanteesta ei

tarkastusviraston kertomuksessa myöskin todetaan minullakin on mielipide veneverosta ja moottoripyöräverosta mutta en tässä nyt mene siihen mielipiteeseen sen sijaan totean sen että todella me tarvitsemme verotuksen ennakoitavuutta vakautta ei pidä tempoilla esimerkiksi yritysverotuksessa mutta tämmöinen verotuksen tiekartta on kyllä tarpeen sitä olemme esittäneetkin keskustasta koska verotuksen ympäristö muuttuu paljon kansainvälisen verokilpailun takia varsinkin nyt kun on tullut uusia toimijoita myöskin harmaa talous on yksi kysymys maakuntavero on tulossa digitalisaatio on tulossa työ muuttuu palvelujen suuntaan ja edelleen perustulo on tulossa eli

mietitään tätä kokonaisuutta pitää todella miettiä keskustan piiristä esitimme kehysriihen pohdittavaksi että lapsiperheiden osalta nyt kun

poistuu mietittäisiin työtulovähennyksen lapsikorotusta esimerkiksi seitsemänkymmentäviisi euroa lapselle tai jotain tällaista sillä voitaisiin hieman pienentää lapsiperheiden kannustinloukkua ja toisaalta myöskin antaa heille mahdollisuuksia kuluttaa enemmän kun käteen jäisi enemmän juuri lapsiperheiden tilanne varsinkin yksinhuoltajalapsiperheiden tilanne on varsin hankala niin kuin me tiedämme toivon että tätä uudistusta sinällään ei kovin kallista uudistusta mietittäisiin nyt myöskin kehysriihessä
arvoisa rouva puhemies viime vaalikaudella vuonna kaksitoista bruttokansantuote aleni yksi pilkku neljä prosenttia nolla pilkku kahdeksan prosenttia vuonna neljätoista miinusta oli nolla pilkku seitsemän prosenttia eli kyllä se oli erittäin kielteinen kehitys bruttokansantuotteen osalta työttömiä tuli satatuhatta lisää julkisen talouden alijäämää katettiin velalla ja ja kassaa syömällä yli kolmellakymmenelläviidellä miljardilla eurolla veroja kiristettiin se politiikka ei ei pelannut se johti tällaiseen tilanteeseen että työttömyys kasvoi yritykset eivät luottaneet investoineet eikä eikä näkymiä ollut tulevaisuutta ajatellen tästä lähtökohdasta sipilän hallitus aloitti sen ohjelmassa on menosopeutus menosopeutus joka on nyt tehty nelisen miljardia sitten on työtä ja yrittämistä kannustettu ja edistetty monellakin tavalla mitä on täällä ollut esillä ja nyt tehdään näitä suuria rakenneuudistuksia jotka jäivät viime kaudella puolitiehen tai ei tehty yhtään mitään eli

velkaantumisvauhti on selvästi hidastunut kun otetaan huomioon myös kuntien velkaantuminen ja työllisyys on parantunut ja luottamus on kaiken a ja o yritykset elinkeinoelämä kotitaloudet kaikki luottavat tällä hetkellä meidän talouden selviämismahdollisuuksiin siis käänne on todella radikaali verrattuna siihen mitä oli viime vaalikaudella veronkin kiristyksen ja velkaantumisen

rouva puhemies kyllä on tarpeen sanoa että edustaja kankaanniemestä on kehittynyt aivan erinomainen talouspoliitikko tässä vuosien varrella en olisi osannut asioita sanoa yhtään sen paremmin kuin hän tuossa totesi voin yhtyä siihen että meillä todellakin verotus on on tapissa viime vaalikaudella verotusta kiristettiin ja ja se osaltaan pahensi tilannetta melkein kaikki verot kiertyvät kuitenkin suomen vientituotteiden hintoihin ja kun meidän pitää kilpailukyvystä pitää huoli jotta voidaan hyvinvointia rakentaa kun me emme voi itseämme hiuksista ylös nostaa vientikaupan pitää käydä ja varaston pitää vaihtua tässä mielessä

vaihtoehtobudjetti mikä täällä on esitetty pieniä sokeriveron tai muita korotuksia ei todellakaan suomea suomea nosta vaan kyllä tämä on paljon laajempi kysymys voi iloita siitä että hallitusohjelmaa nyt määrätietoisesti toteutetaan on saatu käänne aikaan luottamus on palautunut uusia työpaikkoja syntyy varsinkin tuonne länsirannikolle mistä itsekin tulen niin niin että tilanne näyttää varsin lupaavalta ja tätä kehitystä tätä positiivista rakennemuutosta mitä eräillä paikkakunnilla on on tärkeää vahvistaa
arvoisa rouva

puhemies tuohon edustaja kankaanniemen erinomaiseen puheenvuoroon haluan lisätä vielä sen että kun suomi suunnittelee nyt omaa talouttaan tästä eteenpäin niin meillä on myös uhkatekijöitä jotka on syytä huomioida omaa talouspolitiikkaamme

tämän päivän talousvaliokunnan listalla oli kaksi u kirjelmää joissa ihan selkeästi näkyi ainakin minun silmääni se että siellä ollaan valmistautumassa pikku hiljaa taas uuteen pankkikriisiin ja myös uutiset kreikasta ovat erittäin huolestuttavia elikkä meidän on syytä pitää oma pesä mahdollisimman puhtaana luoda omaan talouteen mahdollisimman paljon uutta toimeliaisuutta ja ennen kaikkea kilpailukykyä pikku hiljaa hinata parempaan suuntaan

meidän oman maamme lisäksi monta monta muuta maata joissa on suuria suuria talousvaikeuksia kun yhteisessä euroveneessä olemme tarkoittaa sitä että meillä on monta velvollisuutta tuonne eurooppaan päin mutta meillä on on kuitenkin oma veropolitiikka me pystymme itse omat veromme suunnittelemaan esimerkiksi tämän päivän talousvaliokunnan listalla oli näköjään ihan selkeitä tavoitteita näissä u kirjeissä että pitäisi muun muassa yhteisöveropuolella yhteisöveropuolella päästä yhteisen yhteisöverokannan suuntaan kehittymään se on minusta äärimmäisen huolestuttavaa jos euroopan unioni laajentaa omaa toimivaltaansa niin että mennään sen alkuperäisen euroopan unionin jäsenyyssopimuksen ulkopuolelle sitä pidän erittäin vahingollisena suomen on jatkettava omaa talouspolitiikkaansa ja pidettävä huoli siitä että tämän maan talous saadaan kuntoon se on pitkä marssi se on vähintään maratonin mittainen mutta sitä tietä pitää kulkea kun muuta kannatettavaa hyvää tietä ei ole

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin näin ystävänpäivän merkeissä kiitän edustaja ala nissilää noista arvokkaista sanoista ja kun sanoja oli nimenomaan ala nissilä niillä niillä on vahva painoarvo ehkä olisi kirjallinenkin lausunto paikallaan mutta en tee sillä enää tässä elämäni vaiheessa yhtään mitään kiitokset edustaja hoskonen nosti tärkeän asian esille eli tämän euroopan kehityksen ja ainakin itse kannan kyllä syvää huolta ja ja pelkään melkeinpä sitä mitä euroopassa tulee tapahtumaan siellä on kriisejä edelleen euro on erittäin hankalassa asemassa koko unioni natisee brexit kreikka italia ranska jopa saksa hollanti

talouspolitiikassa ja parasta varautumista siihen on se että että nyt suomessa noudatetaan tämän hallituksen ohjelman mukaista talouspolitiikkaa sillä pystytään kuitenkin parantamaan näitä meidän ongelmia mitä meillä on perintönä jo kahdeksan vuoden onnettomasta talouskehityksestä jota ei ole saatu kääntymään vielä totean että hallituksella on nämä kärkihankkeet jotka ovat tavattoman tärkeitä niistä ei tarpeeksi puhuta niillä tähdätään uusiin aloihin joissa meillä on tulevaisuutta myös talouden ja työllisyyden näkökulmasta

neljätoista kuntaa alensi tälle vuodelle veroprosenttiaan velkaa kunnat ottavat entistä vähemmän palvelut jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa oleville äärettömän tärkeitä pystytään nyt pitämään koska ihmisiä ei tarvitse lomauttaa eikä irtisanoa kriisikuntia ei ole kaikkiaan vastakkaista kehitystä oli viime kaudella liiankin paljon

arvoisa rouva puhemies on tietysti helppo oppositiostakin yhtyä näihin hyviin asioihin joita aivan vääjäämättömästi voimme nähdä että tällä hetkellä tapahtuu mutta samaan aikaan kyllä kyllä vaikka tässä ystävänpäivän kunniaksi vähän toisiamme kehumme on todettava että kyllä tämä tarkastusviraston viesti on hyvin selkeä että nämä tehdyt toimet ovat tällä hetkellä vielä riittämättömiä jotta hallituksen omat tavoitteet saavutettaisiin mutta leikataan vaikka kankaanniemen palkkiosta se on hyvä lähtökohta kun on talkoisiin tottunut mutta arvoisa puhemies vakavasti puhuen kyllä meillä tässä kaikilla on on tarvetta näihin talkoisiin ja yhdessä etsiä näitä keinoja joilla voidaan nämä hyvät tavoitteet saavuttaa ja siihen tämä nimenomaan finanssipolitiikan näkökulmasta antaa meille eväitä